Ilman valpasta ja vapaata mediaa kansalaiset olisivat täysin ulkona EU johtajien valinnasta.

Sain vierailla jokin aika sitten Turkissa ja siellä eräs Turkin parlamentin jäsen kysyi, kun puhuimme Lissabonin sopimuksen jälkeisistä valinnoista, että koska nämä valinnat sitten tapahtuvat, ja Euroopan unionin delegaatio vastasi, että meillä ei ole käsitystä ketkä ovat ehdokkaina, milloin valinta tapahtuu, kaikki tapahtuu suljettujen ovien takana.